Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, onnittelut mietinnön esittelijälle oikein hyvästä työstä. On tärkeää asettaa sitovat tavoitteet muovikassien ja samalla muoviroskan määrän vähentämiselle. Tiedot muoviroskasta maailman merissä ja muun muassa lintujen ja eläinten vatsassa ovat järkyttäviä, samoin vaikkapa se, että muoviroska on haitannut kadonneen lentokoneen etsintää Intian valtamerellä. Kassit eivät ole ainoa muoviroska merissä ja muualla ympäristössä, mutta kassien käytön vähentäminen on hyvin yksinkertaista. Samalla on kyse kannusteista ottaa käyttöön ympäristön kannalta parempia ratkaisuja, jotka ovat käyttökelpoisia koko maailmassa. Turha kulutus on aina pahasta, mutta siltä osin kuin muovikasseja käytetään, tulisi nopeasti siirtyä aidosti biohajoaviin, sellaisiin jotka normaaleissa oloissa hajoavat hiilidioksidiksi, vedeksi ja biomassaksi.